osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön yksitoista pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja pöytäkirjasta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta

on tärkeää että tämä suomen ja hongkongin välinen verosopimus saatetaan pikaisesti voimaan siitähän neuvoteltiin jo vuosina kaksituhattakymmenen ja kaksituhattayksitoista ja sen jälkeen on tehty muutoksia noihin luonnoksiin ja sopimushan allekirjoitettiin tämän vuoden toukokuussa se perustuu varsin pitkälti oecdn malliverosopimukseen yhtenä yksityiskohtana voisi todeta että rojaltien lähdeveroprosentiksi on tuossa sopimusluonnoksessa merkitty kolme prosenttia ihan hyvä monien kehittyvien maiden kanssa tehtyjen sopimusten rojaltien lähdeveroprosentti on viisi viiva viisitoista prosenttia jopa kolmekymmentä prosenttia toisaalta tietysti vanhojen teollisuusmaiden kesken tehdyissä sopimuksissa rojalteja ei ei veroteta ollenkaan

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö

arvoisa rouva puhemies käsittelyssä on siis sivistysvaliokunnan mietintö kertomuksesta vuodelta kaksituhattaseitsemäntoista eduskunnan kirjaston hallituksen puheenjohtajana ikään kuin tässä vastailen näihin kysymyksiin tai huomioihin mitä tässä on noussut ensinnäkin kerrataan se minkä takia meillä on kirjasto eduskunnassa se toimii keskuskirjastona oikeudellisen tiedon yhteiskunnallisen tiedon ja eduskuntatiedon osalta suomessa ja sillä on pitkät perinteet ja se on aika poikkeuksellinenkin näin kansainvälisesti ajateltuna osaltaan eduskuntakirjasto tukee sananvapautta ja avoimuutta ja auttaa eduskuntaa ministeriöitä ja virkamiehiä tekemään työtään niissä tehtävissä joita heillä on tehtävänään

mietinnön mukaan kirjasto on selvinnyt tehtävistään varsin tyydyttävästi tyydyttävästi tai kiitettävästi ja mietinnössä kiinnitetään huomiota myös myös muun muassa asiakastyytyväisyyteen sitä seurataan joka toinen vuosi tehtävillä asiakastyytyväisyyskyselyillä arvosana on yhdeksän eli eli kiitettävä eduskunnan kirjaston kävijämäärät niin kuin muidenkin keskuskirjastojen ja ihan tavallistenkin kirjastojen kävijämäärät ovat olleet vähän trendinomaisessa laskusuunnassa se osittain johtuu tai aika pitkällekin johtuu siitä että digitalisaatio muuttaa käyttötapoja ja siinähän ei sinänsä ole mitään pahaa mutta se tietysti asettaa kirjastoille vaatimuksia siihen miten kirjastotoimintaa kehitetään totta kai digitalisaatioon pitää vastata kun aika muuttuu kirjastojen pitää muuttua siinä mukana ja näin on myös eduskunnan kirjastossa tapahtunut tällä hetkellä itse asiassa rekrytointi jossa haetaan asiantuntijaa kirjaston digitaalisten palveluitten kehittämiseen ja hakijoita on ollut runsaasti niin kuin yleensä kirjaston rekrytoinneissa on se kertoo siitä että eduskunnan kirjastoa arvostetaan mietinnössä

huomioidaan myös tuohon lähelle valmistuva keskustakirjasto jonka kanssa varmasti tehdään yhteistyötä siitä tulee eräänlainen lippulaiva suomalaiselle kirjastolaitokselle tämäkin instituutio on antanut siihen oman rahallisen panoksensa keskustakirjastohan maksaa noin sata miljoonaa euroa

on koulutettua ja sitoutunutta ja kirjasto on tehnyt tehtävänsä niin kuin sen pitääkin tehdä

uutena asiana joka tässä mietinnössä ei ole mukana otan tässä esille sen että kirjaston hallitus on kokouksissaan keväällä ja nyt syksyllä miettinyt sellaista asiaa että kirjaston hallitus paitsi arvioi kirjaston toiminnan kehittymistä kirjaston hallituksen pitää arvioida myös omaa toimintaansa eli siis kirjaston hallituksen tulee tehdä vähän niin kuin itsearviointia arvioida hallituksen toimintaa arvioida puheenjohtajan toimintaa arvioida esittelijän toimintaa ja tietysti jokaisen hallituksen jäsenen on hyvä tällaisessa nimettömässä kyselyssä joka nyt ollaan verkkopohjaisesti tekemässä

on valmisteilla arvioida omaa toimintaansa että miten on tehtävästään suoriutunut miten on sitoutunut ja miten omaa työtään voisi kehittää ja totta kai aina kun lähdetään arvioimaan siinä asettaa jokainen itsensä vähän niin kuin tulilinjalle ja täytyy olla sitten turnauskestävyyttä ottaa se palaute vastaan ja muuttaa sitä toimintaansa jos tarvetta ilmenee se kehittämisajatus minkä haluan tässä arvovaltaisen instituution edessä esittää on se että eduskunnan toimintaa voisi myös miettiä kehitettäväksi sillä tavalla että kun meillä on tämä valiokuntatyöskentely täällä ja se on monessa valiokunnassa välillä paineistetumpaa välillä vähemmän paineistettua niin jokaisessa valiokunnassa on hyvät toimintatavat ja on asioita joita voisi kehittää minulla on ollut kunnia olla valiokunnissa ollut hyvä ilmapiiri hyvät puheenjohtajat ja se on todella hienoa mutta aina voi jotain kehittää ja ajatukseni on se että vähintään kerran vaalikaudessa jokaisen valiokunnan esimerkiksi kahden vuoden jälkeen olisi hyvä toteuttaa tämmöinen itsearviointi jossa sitten ne kehittämiskohteet otetaan otetaan huomioon ja ja siinä on sitten kaksi vuotta aikaa kehittää toimintaa jos tarpeita ilmenee se ei paljon aikaa vie ja nyt kun tässä kirjaston hallitus tämmöisen pohjan tekee niin tätä ajatusta varmasti saa käyttää hyväkseen ja niitä pohjia jotka siitä saadaan näillä sanoilla haluan kiittää sivistysvaliokuntaa tekemästään työstä ja mietinnöstä ja ajatuksista eduskunnan kirjaston työn kehittämiseksi kiitos
arvoisa rouva puhemies edustaja pauli kiuru on tehnyt hyvää työtä tässä kirjaston hallituksen puheenjohtajan tehtävässä aloitan tästä hänen lopussa esiin nostamastaan ajatuksesta itsearvioinnista on hyvä että erilaisissa toimielimissä suoritetaan tällaista itsearviointia ja ja voisi ihan näitä vaikkapa tämänkin päivän tapahtumia kuunnellessa olla paikallaan tällainen itsearvioinnin tekeminen myös meidän

olen itse toiminut kuntapolitiikassa yli puolet elämästäni ja siellä on hyvin tavanomaista että tällaisia itsearviointeja tehdään lautakuntien ja kunnanhallitusten työskentelystä ja voisi olla itse asiassa hyvä työväline myös eduskunnan valiokuntien työskentelyssä arvioida puheenjohtajien neuvosten mutta myös ennen muuta jäsenten ja ja ryhmien toimintaa tällaisen itsearvioinnin kautta mitä kirjaston hallitus on nyt käynnistämässä arvoisa puhemies sitten tähän itse mietintöön sivistysvaliokunta on käynyt läpi vuotta kaksituhattaseitsemäntoista ja tehnyt hyvän perusteellisen mietinnön ja olen tyytyväinen siihen kun aikanaan nuorena kansanedustajana sain aloittaa tässä kirjastohallituksessa silloisen puheenjohtajan tuomiojan alaisuudessa niin tehtiin näitä veteraanikansanedustajien haastatteluja aikanaan nostin täällä eduskunnan vastaavassa keskustelussa esille sen että olisi tarpeen haastatella myös ei pelkästään niitä kansanedustajia jotka ovat luopuneet kansanedustajan työstä vaan myös näitä jotka ovat suurin piirtein johan sirenin tänne suunnittelemia kuten edustajat kanerva ja tuomioja ja zyskowicz ja muutamat muut on hyvä että heitä nyt haastatellaan ja jos oikein olen ymmärtänyt niin edustaja kanervan neljäkymmentäkolme eduskuntavuotta on ollutkin sellainen urakka paljon muita ole ehditty haastattelemaan ja tämä tämä haastattelutyö on edelleen ymmärtääkseni kesken eli eli en tiedä mille vuosikymmenelle nyt kanervan haastatteluissa on päästy mutta se on arvokas tutkimuskokonaisuus mikä tulee tutkijoiden käyttöön ja ja varmasti valottaa montaa kysymystä toivon että näitä

aina apua kun kun apua on tarvinnut ja monelle nuorelle olen vinkannut että se on itse asiassa kirjasto mistä löytyy paljon myös tenttikirjoja eli kaikki te ketkä tätäkin verkkolähetystä nyt kuuntelette ja tarvitsette tenttikirjoja niitä löytyy usein eduskunnan kirjastosta silloin kun ne ovat jo muissa kirjastoissa varattuina

kirjaston hallituksen puheenjohtajana tekemästään esityksestä sillä todellakin me keskustelimme tällä viikolla kirjaston hallituksessa miten hoidetaan tämä oma arviointiasia oma arviointi ja se että me saamme sitä menemään kirjaston hallituksessa eteenpäin on erittäin hyvä asia mutta edustaja pauli kiuru esitti että tätä samaa arviointimenetelmää alettaisiin miettimään koko meidän eduskunnan muussakin työskentelyssä ensimmäinen tärkeä asiahan on tietenkin se miten saa varmistettua anonyymin me yritämme varoa ettei meidän profiilimme tule näissä asioissa julkisuuteen jos me oikeasti haluamme kehittää joitakin toimintoja meidän pitäisi pystyä avoimesti porukoiden sisällä keskustelemaan näistä asioista eduskunnan kirjastosta sinänsä sanon sen että se on aivan liian vähän käytetty kuinka mahtava kirjasto se on minä kyllä toivoisin että jokainen meistä kansanedustajista menisi itseensä ja alkaisi miettiä olemmeko me oikeasti ottaneet käyttöön sen tiedon mikä meillä on sieltä saatavissa olemmeko me kannustaneet meidän avustajiamme ottamaan sen tiedon käyttöön nimittäin aivan liian vähän sitä käytetään siihen nähden mitä kaikkea mahtavaa tietoa sieltä on saatavissa

meidän pitäisikin miettiä enemmän miten me saisimme vielä entistä paremmin parannettua ja lisättyä tätä käyttöä

kun olin vielä oikeissa töissä kunnassa ennen tänne eduskuntaan tuloa sain täältä todella hyvää palvelua ja olin yllättynyt siitä että sain eduskunnasta niin hyvin lakivalmistelumateriaalia käyttööni

jatkon kannalta mietin sitä että äänestäjäthän ne sinänsä arvioivat sen miten me toimimme mutta siellä valiokuntatyöskentelyssä oma arviointi niin kuin kirjastossakin olisi erittäin tärkeä saada eteenpäin kokonaisuudessa meidän eduskunnan kirjastosta vielä sanon sen että se on maailmanlaajuisesti yksi avoimimmista ja parhaista kirjastoista mitä on juuri missään muualla maailmassa ei ole vastaavaa kirjastoa kuin meillä eduskunnassa on

arvoisa rouva puhemies itse myös yhdyn siihen näkemykseen että eduskunnan kirjasto on erittäin hyvä kirjasto ja ja tietenkin juuri tähän mikä täällä aiemmin tuli ilmi että tietoisuutta eduskunnan kirjastosta tulisi varmasti jollain tavalla vielä lisätä en

eteenkinpäin tälle tietynlaiselle tunnettuuden edistämiselle puhemies on oikeastaan jo vähän perinne että aina kun eduskunnan kirjasto on keskustelussa olen puheenvuoroa käyttänyt ja halunnut siinä samassa yhteydessä muistuttaa yleisesti ottaen kirjastolaitoksen isosta merkityksestä koko maallemme monihan sanoo että ne kivijalat mihin meidän sivistyksemme perustuu hyvä peruskoulu yleisradio ja kirjastolaitos ja näin varmasti on että monia arvokkaita tuloksia on meidän kirjastojärjestelmästämme tullut siksi haluankin jälleen kerran käyttää puheenvuoron sen puolesta että me arvostaisimme kirjastolaitostamme ja pitäisimme siitä hyvää huolta kaikista kirjastoista eri maakunnissa ne ovat tasa arvoisen elämän peruskiviä tänä päivänä me puhumme paljon siitä siitä kuinka huolestuttavaa on kun suomalaisten esimerkiksi lasten lukutaito on heikentynyt tässä on isoja haasteita

digilukutaidon edistäjänä ja tällaisena tällaisena digiajan digituen antajana ja näen myös tässä yhteydessä kirjaston korostuvan merkityksen nyt ja tulevaisuudessa kaiken kaikkiaan puhemies oli ihan mukava kuulla se että arvosana on yhdeksän ja sehän on myönteinen ja positiivinen asia kaiken kaikkiaan vielä palatakseni tähän kirjastojen kokonaisuuteen haluan mainita että mielestäni on ollut tärkeää että viime vuosina olemme pystyneet hoitamaan yhteisymmärryksessä tämän lainauskorvausasian sellaiselle tasolle kuin sen kuuluu olla pohjoismaiselle tasolle jotta myös kirjailijoidemme arvokas työ saisi ansaitun palkkionsa tässä puhemies kaikkea hyvää eduskunnan

arvoisa rouva puhemies kirjastolain mukaan yleisten kirjastojen tehtävänä on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen jatkuvaan tietojen taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen arvoisa puhemies tuo laki on hyvä ja velvoittava ja itse asiassa olen erittäin tyytyväinen että eduskunnassa on myös oma kirjasto nimittäin se että kansanedustajat joko tai ylipäätänsäkin eduskunnan kautta saavat tuon kirjastokokemuksen ja jokainen varmasti myös omilla kotiseuduillaan antaa pontta myös koko kirjastotoiminnan kehittämiselle ja kuten kaikki tiedämme kyllähän suomalainen kirjastolaitos on vertaansa vailla oleva ilman ilman kustannuksia pystymme lainaamaan ja saamaan hyvin hyvin paljon sellaista tietoa mitä tarvitaan muualtakin kuin tuolta virtuaalimaailmasta tai sähköisen tiedonsaannin kautta joka myös on yksi osa tämän päivän kirjastotointa siinä mielessä kyllä tämä eduskunnassa tapahtuva eduskunnan kirjaston toiminta toimii varmasti hyvänä polkuna myös sille että eduskunnassa arvostetaan kirjastolaitosta kaiken kaikkiaan sillehän on ihan oikea sivistyksellinen pohja tänä päivänä jos muodot muuttuvatkin kuinka pitkään tarvitsee mennä kun paperi on yhä enemmän sähköisessä muodossa yhtä kaikki tietoa tarvitaan ja se kuinka sitä tietoa nopeasti saadaan ja voidaan käyttää on yksi tärkeä asia sain eilen palautetta kyselytunnin perusteella siitä että täällä jotkut niin sanotusti räpläsivät puhelimiaan tai tablettejaan vastasin hänelle että aika monet myös hankkivat tietoa silloin kun käydään debattia jostakin yksittäisestä asiasta haluaa tarkistaa oliko joku asia juuri näin ja mihinkä lakiin tai asiaan voi viitata siinä mielessä toivon aina myös että katselijat ja kuuntelijatkin miettivät sitä että eduskunnan täysistuntosalikin on siinä mielessä työpaikka ja niin kuin tänä päivänä tuollainen oma työpiste josta josta sitten asioita hoidetaan ja talon palveluhan on parantunut kaiken aikaa varsinkin tämän uuden uuden saneeratun voi sanoa uuden mutta entiseksi saneeratun eduskuntatalon myötä arvoisa puhemies haluan vielä painottaa sitä että tämä yleisten kirjastojen nykyisellään säilyttäminen on yksi osa tärkeää valtiollista ja kansallista työtä ja ja toimii kansalaisten palvelun aivan peruslähtökohtana kyllä me haluamme pitää huolta lukukeskuksesta ja se on hyvä asia että vaikkapa ensi vuoden talousarviossa

toisen asteen kirjahankintoihin olemassa oma tukimuoto joka tulee sinne ja näin näin ollen päästään tuon oppikirjapuolenkin kautta eteenpäin nämä liittyvät kaikki toisiinsa lukeminen kirjoittaminen ne ovat kyllä ihmisyyden ja sivistyksen perusta

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin kiitos edustaja kiurulle kattavasta ja valaisevasta esittelypuheenvuorosta yhdyn niihin puheenvuoroihin joissa on korostettu sitä että tietoisuutta eduskunnan loistavasta kirjastosta on ehdottomasti lisättävä helsingissä on odotettu pitkään ja hartaasti tulevaa keskustakirjasto oodia

niin kuin tässä edustajat viitanen ja rossi kertoivat kirjastolaitoksella on suomessa merkittävä tehtävä ollut sivistyksen edistäjänä ja niin varmasti myös eduskunnan kirjastolla muistan aikanaan lapsuudessa kun muutaman ensimmäisen koululuokan kävin nilsiässä savossa osa nykyistä kuopiota niin melkein jokaisena päivänä menin koulupäivän jälkeen koulun läheiseen kirjastoon ja sieltä lainasin erilaista aineistoa väitän että se on yksi syy miksi tähänkin saliin olen lopulta päätynyt eli tieto

kävin yhdysvalloissa kongressissa ja siellähän on hyvin luotu se että kansalaiset tai ulkomaisetkin vieraat voivat saada tietoa heidän kongressistaan ja yhdysvaltain demokratian historiasta siellä on videoesitystä siellä on opastusta tehty tietynlainen selvä rutiinikierros mielestäni meidän olisi eduskunnassakin pyrittävä siihen myös suomi sata juhlavuoden tuloksia katsoen että eduskuntaan saataisiin entistä vahvemmin tämmöinen rutiininomainen kierros tai jonkinlainen tietopaketti jonka tänne tulevat vieraat ulkomaiset tai kotimaiset saisivat ja täytyy sanoa että yksi sellainen tila mitä tällaiseen tarkoitukseen voisi käyttää jos ei uusia tiloja lähde rakentamaan on eduskunnan kirjaston nykyiset tilat eli herätän ajatuksen siitä että ottaisimme mallia joistain muiden maiden parlamenteista kuten yhdysvaltain kongressista ja niitä meidän suomen hienoja asioita kuten sivistystä ja demokratiaa esimerkiksi maana joka naisille antoi ensimmäisten joukossa äänioikeuden ja tätä historiaa toisimme esille niille vieraille jotka tähän taloon tulevat systemaattisemmin kuin tällä hetkellä
arvoisa puhemies kiitän edustaja pauli kiurua hänen ansiokkaasta puheestaan ja

tosiaan toivon että otetaan otetaan koppia samoin edustaja elolle aivan varteenotettava ehdotus hienoa uskon että tämä keskustelu on ollut hyvin ansiokas siinä että ihmisille tulisi tosiaan selväksi tämä eduskunnan kirjaston käyttömahdollisuus olen itsekin huomannut sen että että se tulee yllätyksenä yllätyksenä useille vierailleni kun kerron että ovat ihan kaikkien kaikkien saatavilla ne upeat palvelut palvelut ja aineisto mitä siellä on olemassa itse

helsingin valtiotieteellisessä kandidaatin tutkintoon kuuluneelle suomen kehityshistorian kymmeneen opintopisteen kurssille koko materiaalin koko materiaalin lainatuksi täältä meidän eduskunnan kirjastosta ja ja muutenkin olen käyttänyt kyllä kirjaston palveluja silloin tällöin edustaja heinonen heinonen mainitsi näistä haastatteluista omaankin pro gradu tutkimukseeni katsoin pohjalle sitä mitä on kriisinhallinnasta keskusteltu aikojen kuluessa täällä eduskunnassa todellakin arvokasta materiaalia kaikki ne haastattelut mitä on tehty tulevillekin tutkijoille

arvoisa rouva puhemies kiitos näistä kehitysideoista ensinnäkin edustaja elo mainitsi tämän usan kongressin ajatuksen ja on ihan hyvä tällaista kansainvälistä benchmarkkaamista vertailua tehdä kirjastohenkilökunta sitä tekee ja kouluttautuu tämä oli hyvä viittaus kannattaa ottaa oppia me suomalaiset olemme ehkä pikkasen arkoja esittelemään omaa osaamistamme ja niitä asioita jotka olemme tehneet hyvin pidämme ehkä niitä itsestäänselvyytenä tai pidämme vähän öykkärimäisenä kehua ja näyttää sitä osaamista mitä meillä on mutta mutta ehkä vähän rohkeammin täytyy ottaa siinä suhteessa etunojaa edustaja pelkonen kysyi yhteistyöstä oodin kanssa yksityiskohtiin en osaa mennä sitä kirjaston hallituksessa on korostettu ja ja virkamiestyönä sitä tehdään koko ajan eteenpäin kirjastohan on vasta valmistumassa ja siitä varmaan yksityiskohtaista tietoa saamme ja yhteistyö kyllä käynnistyy